ainoaan ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa ehdottaa eduskunnan päätettäväksi

edustaja veera ruoho uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä vihreä eduskuntaryhmä sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskahdeksas kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä nyt ryhdytään lisäta lousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

pyydän tekemään

muutosehdotukset

krista kiurun ehdotus yksi ja kari uotilan ehdotus kaksi ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä

krista kiurun ehdotus kolme ja kari uotilan ehdotus viisi ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

krista kiurun

ja kari

uotilan ehdotus yhdeksäntoista ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

uotilan ehdotus kaksikymmentäkolme ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskahdeksas kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jukka gustafsson li anderssonin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään lisäksi keskustelussa on jukka gustafsson li anderssonin kannattamana ehdottanut mietintöön sisältyvien neljän lausumaehdotuksen lisäksi hyväksyttäväksi vastalauseen mukaiset kahdeksan lausumaa

lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista jukka gustafssonin vastalauseen mukaisista lausumaehdotuksista kahteentoista äänestetään erikseen mietintöä vastaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina viides yhdeksättä kaksituhattaseitsemäntoista kello neljätoista nolla nolla